Onnea ja menestystä teille puheenjohtajuuden haasteisiin! On selvää, että Suomea velvoittaa puheenjohtajana tänä syksynä ennen kaikkea useiden käytännön asioiden hoito, kuten esimerkiksi monivuotiset rahoituskehykset tai maatalouspolitiikan uudistamiseen liittyvät asiat.

Suomella on puheenjohtajamaana aivan poikkeukselliset näytöt siitä, miten metsistä ja pelloilta löytyy ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, ilman että luonnonvaroja tarvitsisi museoida. Meillä on kokemusta siitä, miten harjoitetaan kestävää metsätaloutta ja kuinka lähes arktisissa oloissa tuotetaan tutkitusti maailman puhtainta ruokaa vähäisellä hiilijalanjäljellä.